Arvoisa puhemies, olemme jälleen kiitoksen velkaa toimittajille, riippumattomille journalisteille, jotka ovat tehneet arvokkaita paljastuksia kertoessaan, miten todellisuudessa raha liikkuu ja vastoin niitä sääntöjä, jotka meillä on. Erityisen järkyttävää on, että tämä tapahtuu maassa, jossa kolmasosa kansalaisista elää alle kahden dollarin päivätuloilla. Satoja miljoonia, miljardeja on viety maasta pois, ja monet eurooppalaiset konsultit, asianajajat ja lakimiehet ovat avustaneet tässä jopa viranomaisia on ollut mukana tukemassa tätä toimintaa.

Nyt on aihetta sanoa, että tuskin selviämme enää näillä direktiiveillä, joita kansallisesti toimeenpannaan vaihtelevalla tavalla. Tarvitsemme yhtenäistä lainsäädäntöä, ja tähän meitä kehottaa myös finanssimaailma itse.